Arvoisa puhemies, parlamentti totesi, että huippukokouksessa vahvistettu taloussopimus oli lähes tarpeeton ja se ei auta kriisistä selviytymisessä. Minun mielestäni parlamentti olisi voinut vielä todeta, että itse asiassa koko huippukokous oli tarpeeton, kuten monet muutkin viimeaikaiset huippukokoukset. Näitä kokouksia pitäisi valmistella riittävästi, ne eivät saa olla joidenkin suurien jäsenvaltioiden ja niiden johtajien show'ta, vaan ne pitäisi valmistella niin, että siellä tulee tuloksia, joihin sitoudutaan ja jotka viedään läpi.

Lisäksi olisin toivonut, että tuossa parlamentin lausunnossa ja varsinkin huippukokouksessa olisi enemmän keskitytty kasvuun ja työllisyyteen.

Toivon, että EU tässä asiassa olisi aktiivisempi ja jättäisi eurobondit sivuun.